Arvoisa puhemies, haluaisin tuoda tähän teeman, jota on toistaiseksi käsitelty hyvin vähän. Kyseessä on ilmastosopimus, jota odotamme aikaan saatavaksi Pariisissa vuonna 2015 ja voimaan astuvaksi 2020. Toiveeni on itse asiassa EUlle ajattelen, että meidän pitäisi pohtia, kuinka pakkomielteisesti kannattaa pysyttäytyä Kioton sopimuksen viitekehyksessä. Meidän kannattaisi lakata paheksumasta USAta ilmastopolitiikan antisankarina. Sitähän se ei päästövähennyslukujen valossa suinkaan ole. Eurooppa satsasi byrokratiaan ja regulaatioon ilmastopolitiikassa, USA satsasi tutkimukseen ja kehitykseen. Me asetimme päästökatot ja teimme hyvin kallista ilmastopolitiikkaa, USA satsaa talouden dekarbonisaatioon ja teknologiainvestointeihin. Jos me todella haluamme globaalia sopimusta, kyllä EUn täytyy muuttua enemmän kuin USAn.